ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia alexander stubb on eduskunnalle kahdeskymmenes kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta kolmaskymmenes seitsemättä kaksituhattaseitsemäntoista lukien siirtyäkseen euroopan investointipankin varapääjohtajaksi

pyyntöä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön neljä pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on markus mustajärvi paavo arhinmäen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen

kannanoton

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö seitsemän

yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään

muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen kolmanteenkymmenenteenseitsemänteen pykälään

arvoisa puhemies kannatan

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

vastalauseen yhtenä mukaisena
arvoisa puhemies erot vastalauseiden yksi ja kahdella välillä ovat esitystavassa eivät sisällössä sen takia päädyttiin äänestyttämään nämä yhdessä kannatan mäkisalo ropposen esitystä

hyväksymistä vastalauseen mukaisena arvoisa